Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että komissio on nyt viimeinkin tarttunut tanakasti tähän liikenteen päästöjen vähentämiseen, koska tiedämme, että liikenne on ainoa sektori, jossa päästöt ovat vain kasvaneet, ja kun liikennemäärät kasvavat jatkuvasti, se merkitsee sitä, että nyt tarvitaan todella suuria uudistuksia koko liikennesektorille. Tämä ehdotus, jossa myös rekoille ehdotetaan päästönormeja, on tervetullut ja täydentää aikaisempia esityksiä ja on varmasti osaltaan vauhdittamassa alan innovaatioita. Tiedämme, että autoteollisuus on Euroopan merkittävin teollisuudenala ja kaikkein suurin tutkimus ja tuotekehittäjä ja investori Euroopassa. On hyvin tärkeää, että se pysyy mukana globaalissa kilpailussa, koska edelleenkin Eurooppa voi olla puhtaan liikenteen edelläkävijä maailmassa.

Niillä on erittäin merkittävä rooli, samoin kuin koko logistisella ketjulla. Tässä sekä jäsenvaltiot että alueet tarvitsevat tukea omille innovaatioilleen, koska nämä logistiset haasteet ratkaistaan hyvin pitkälti paikallistasolla.